Ei ole mitään hyviä ja huonoja maita tai väärin asiansa hoitaneita maita, vaan tällä hetkellä olemme samassa veneessä.

Eurooppalaisten vastuullisten puolueiden pitäisi luoda tämä näkemys myös.